Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, puheenjohtajuus on pienelle maalle iso urakka, mutta myös hieno mahdollisuus. Liettua on Itämeren rantamaa, kuten myös oma maani.

Sen suurin ongelma on typen ja fosforin aiheuttama rehevöityminen. Viime vuonna tutkijat löysivät massiivisen fosforivuodon Itämeren rannalta, Venäjältä Kingiseppistä, lannoitetehtaan jätevuoresta. Se saatiin halvalla tukittua. Tänä vuonna on löytynyt kaksi vastaavaa vuotoepäilyä Puolasta myös lannoitetehtaiden jätekasoista, GZNF Fosfory ja Zakady Chemiczne. Toivon, että Liettua puheenjohtajavaltiona toimii päättäväisesti näiden ja muidenkin Itämertamme saastuttavien vuotojen lopettamiseksi. Toivotan onnea, menestystä ja kaikkea hyvää Liettuan puheenjohtajuudelle, jota odotan innostuneena.